Siksi Bulgarian ja Romanian tilannetta on tarkasteltava kokonaisuutena, sillä hyväksyttävän jäsenvaltion sisäisen turvallisuuden tilanne ei saa heijastua kielteisesti muihin Schengen valtioihin. Kun Schengen säännöksiä pannaan täytäntöön, on erityistä merkitystä jäsenvaltion kyvyllä torjua korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta sekä valtioiden oikeuslaitosten toimivuudella. Bulgarian ja Romanian tulee aidosti täyttää nämä vaatimukset ennen kuin ne voidaan hyväksyä Schengen alueeseen. Kesällä julkaistussa CVM raportissa todettiin molempien maiden osalta edistymistä mutta edelleenkin vakavia puutteita.

Suomessa on myös kiinnitetty huomiota romanivähemmistön heikkoon asemaan ja siihen, että monet romanit ovat joutuneet lähtemään kotimaastaan hakemaan turvapaikkaa tai kerjäämään muualle Eurooppaan.

Seuraava luonteva tarkasteluajankohta sijoittuu ensi kevääseen, jolloin odotetaan komission väliraporttia.